Mietintö ottaa vahvan kannan sen puolesta, että arktisen alueen ihmisten elämismahdollisuuksiin, työolosuhteisiin, liikenteeseen ja ympäristöön panostetaan tulevaisuudessa vahvasti. Erityisen tärkeänä pidän myös kannanottoa sen puolesta, että tunnustetaan alkuperäiskansojen,

Mietinnössä myös tunnustetaan arktisen neuvoston asema ja komissaari Fülekin totesi, että EU on halukas vahvistamaan arktista neuvostoa.

Se ei saa edetä pikkuhiljaa vähän niin kuin toisella kädellä, vaan sen täytyy olla yksi painopistealue.

Lapin yliopisto ansaitsee kiitoksen siitä, että se on ainoa yliopisto, ainoa taho, joka on todella tehnyt työtä sen puolesta, että tällainen keskus perustettaisiin, on omistautunut asialle.